päiväjärjestyksen kolmantena asiana on kansliatoimikunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

herra puhemies on myönteinen asia että vietnamin kanssa on saatu sopimus lentoliikenteestä mutta haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa tärkeästä asiasta joka on vietnamin kanssa sopimatta kysymys on siitä että vietnam ottaisi vastaan omat kansalaisensa jotka joudutaan karkottamaan suomesta syynä asian esille ottamiseen on tunnettu tapaus jossa helsinkiläisessä yökerhossa vietnamilainen ammattirikollinen ammuskeli pyssyllä haavoittaen ihmisiä ja aiheuttaen vaaraa monille kun asiaa julkisuudessa käsiteltiin kävi ilmi että asianomainen henkilö oli syyllistynyt lukuisia kertoja suomessa rikoksiin mutta hänen palauttamisensa vietnamiin ei ollut onnistunut koska vietnam ei suostu ottamaan omaa kansalaistaan vastaan eli kun vietnamin kanssa käydään erilaisia sopimusneuvotteluja ja ollaan yhteistyössä ja kun sinne on annettu satoja miljoonia euroja kehitysyhteistyövaroja niin pitäisin tärkeänä että vaikkapa maamme uusi ponnekas ulkoministeri sopivassa yhteydessä vietnamin kanssa ottaisi mainitsemani epäkohdan puheeksi ja päästäisiin tilanteeseen jossa vietnam suostuu vastaanottamaan omat kansalaisensa jotka joudutaan suomesta karkottamaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puhemies kuten tiedämme ja huomenna tulemme kuulemaan liika säätely ja byrokratia ovat heikentäneet kilpailuasemaamme ja normien purku on hallituksen ohjelmassakin eräs keino ratkoa yhteiskuntamme hitautta ja vastata kehityksemme kulkuun nopeammin samasta syystä on ensiarvoisen tärkeää tarkastella eduskunnan virkamiehistä annettua lakia ja kansliaa koskevaa ohjesääntöä siksi että eduskunnan työjärjestyksen seitsemännenkymmenennenneljännen pykälän ensimmäisen momentin säännöksen mukaan eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat siksi tässä lähetekeskustelussa haluan kiinnittää huomiota siihen että edellä mainitsemani normien purku otetaan huomioon myös näissä muutoksissa kun asiaa lähdetään tarkemmin valiokunnissa käsittelemään ja jatkossakin kaikissa lakiesityksissä normien purkua tarkasteltaisiin erityiskysymyksenä erikseen lakiesityksen rinnalla kuten monissa kunnissa päätöksiä tehtäessä suoritetaan yritysvaikutusten arviointi tai ainakin pitäisi suorittaa tältä osin valvonta valiokunnissa kuuluu kansanedustajille ja tämän asian ottaisin huomioon valiokuntakäsittelyssä ja

arvoisa puhemies tässähän on kaksi asiaa toinen koskee eduskunnan virkamieslakia ja toinen koskee eduskunnan kanslian ohjesääntöä molemmat ovat olleet valmistelussa viime kaudella ja niitä on hyvin huolellisesti asiantuntijoiden kanssa ja myös perustuslakiasiantuntijoiden mielipidettä kuunnellen muokattu puutun tässä puheenvuorossani eduskunnan kanslian ohjesääntöön meillähän on aika jäykkä tapa säädellä eduskunnan sisäistä organisaatiota on se että päätökset täytyy tehdä ohjesäännössä koko eduskunnan toimesta voi olla että edustaja mölsä viittasi tähän omassa puheenvuorossaan tätä jäykkyyttä voi perustellusti kritikoida todellakin jos organisaation päätöksenteko miten työ organisoidaan edellyttää kahdensadan hengen päätöstä niin onhan se aika iso päätös ja ja tänne saliin ei voi kaikkia asioita kovin moneen kertaan tuoda valmistelussa kuitenkin korostui se näkökulma että eduskuntatyön luonteeseen liittyen on merkitys sillä että että nämä eduskunnan organisointiasiat ratkaistaan avoimesti täydellä julkisuudella ja myös koko eduskunnan myötävaikutuksella verrattuna siihen vaihtoehtoon että aika pieni seitsemän hengen kansliatoimikunta tekisi päätöksiä tässä yhteydessä kun tämä vanha tapa on voimassa perustuen meidän lainsäädäntöömme että ne päätökset tehdään täällä on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen että eduskunnan organisaation kehitystyön täytyy olla luonteeltaan jatkuvaa me olemme viimeisten viimeisten vuosien aikana päässeet erittäin maltilliseen menokehitykseen eduskunnan menot ovat nimellisesti seitsemän vuoden aikana lisääntyneet vain yksi pilkku kahdeksan prosenttia ja se on ollut tulos siitä että eduskuntatyötä on kehitetty organisaatiosta tulee kuitenkin tiettyjä rajoituksia ihmisten työtehtävien muutokselle ja siirrolle joten korostaisin tämän joustavuuden merkitystä yhdessä siihen että päätöksenteko nykymuodossaan tehdään täällä salissa ja toivon että tämä joustavuus ja byrokratian tältä osin karsiminen voisi edetä myös organisaatiota

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö

pannaan pöydälle kahdeskymmenesneljäs kuudetta kaksituhattaviisitoista pidettävään